ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista vahvistavista toimista keskustelu asiasta päättyi keskiviikkona kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on lauri ihalainen sanna marinin kannattamana ehdottanut että tiedon anto lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto lisäksi keskustelussa

ensin on äänestettävä lauri ihalaisen ehdotuksesta tiedonannon valiokuntaan lähettämisestä jollei tiedonantoa päätetä lähettää valiokuntaan on sen jälkeen äänestettävä ehdotuksista epäluottamuslauseen antamiseksi valtioneuvostolle

nyt äänestetään ehdotuksista epäluottamuslauseen antamiseksi valtioneuvostolle ensin äänestetään paavo arhinmäen ehdotuksesta ville niinistön ehdotusta vastaan sitten voittaneesta lauri ihalaisen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko

valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat antavat työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty

nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kohdista viides viiva kaksikymmentäyhdeksän

keskustelu jatkuu ja ministeri kimmo tiilikainen esittelee oman sektorinsa asioita

arvoisa puhemies ympäristöministeriön hallinnonalalle mennään ympäristöministeriön tehtävähän on huolehtia siitä että suomessa rakennetaan kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua strategisia painopistealueita ovat vähähiilisen ja energiatehokkaan suomen rakentaminen luonnonvarojen kestävä käyttö kiertotalous toimiva sellainen hyvä ympäristön tila monimuotoinen luonto toimivat ekosysteemipalvelut sekä hyvinvointia ja kilpailukykyä tukeva asuminen ensi vuoden budjetissa hallitus esittää ympäristöministeriön hallinnonalalle sataayhdeksääkymmentäkahdeksaa pilkku kahdeksaa miljoonaa euroa se on viisi miljoonaa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa loppusummassa ovat mukana korjaustoiminta avustuksiin tarkoitetut kahdenkymmenenkahden miljoonan määrärahat jotka kuluvana vuonna olivat talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston rahoittamia näin ollen tuo vertailukelpoinen summa on itse asiassa noin kaksikymmentäseitsemän miljoonaa pienempi kuin tuossa kuluvan vuoden budjetissa joten ympäristöministeriön hallinnonala kantaa ison vastuun näistä säästötoimista jotka kaikkia hallinnonaloja koskettavat ympäristö ja luonnonsuojelumenoihin esitetään satakolme pilkku viisi miljoonaa euroa alueiden käyttöön asumiseen rakentamiseen kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa hallinnonalan toimintamenoihin kuusikymmentäseitsemän pilkku kaksi ja se sisältää myös monien päätöksentekoa palvelevien selvitysten rahoitusta talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän lisäksi kaksisataa miljoonaa euroa asuntotoimen avustusten ja korkotukien maksamiseen valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon miljoonaa tässä muutamia pääsummia tuolta hallinnonalalta poimin hallituksen strategisten tavoitteitten toteuttamiseen tähtäävien kärkihankkeitten rahoituksesta muutaman maininnan neljä miljoonaa euroa osoitetaan itämeren ja vesien suojelun sekä kierrätyksen lisäämiseen kahdeksansataatuhatta euroa kierrätystä ja kiertotaloutta edistävän sääntelyn valmisteluun miljoonaa euroa siihen että aloitetaan tuo valmistautuminen uuden kansallispuiston perustamiseen yksi pilkku kolme miljoonaa pilaantuneitten maa alueitten kunnostukseen ja maa aineskierrätyksen kokeiluohjelmiin luontoympäristön osalta ravinteiden kierrätysohjelmaa jatketaan itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja saaristomeren tilan parantamiseksi vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointia niin ikään jatketaan etelä suomen metsien monimuotoisuusohjelman toimeenpano sekä natura kaksituhatta verkoston ja aiemmin päätettyjen luonnonsuojeluohjelmien toteutus jatkuu vuonna kaksituhattakuusitoista uusien luonnonsuojelualueiden hankinta ja korvausmenoihin on käytettävissä noin kahdeksantoista miljoonaa euroa mikä on erittäin paljon vähemmän kuin aikaisemmin lisäksi luonnonsuojelualueiksi jo perustettujen tai hankittujen alueiden suojelutoimet viedään loppuun kahdeksan miljoonan kertaluontoisella määrärahalla uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua jatketaan samalla noin kahden pilkku neljän miljoonan euron panostuksella kuin kuluvana vuonna öljyntorjunta alusten torjuntavalmiuteen osoitetaan viidensadantuhannen euron lisäpanos merentutkimusalus arandan peruskorjaus aloitetaan asumisen ja rakentamisen puolelta joitakin poimintoja hallitusohjelman mukaisesti ympäristöministeriö toteuttaa useita kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamistoimia joilla helpotetaan ja nopeutetaan rakentamista sekä alennetaan rakentamisen kustannuksia ensimmäiset uudistukset ovat jo menossa ja näistä on esityksiä odotettavissa eduskuntaan muutama esimerkki maakuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä luovutaan tuolla ympäristöministeriössä ja se siirretään maakuntavaltuustojen maakuntaliittojen päätettäväksi maankäyttö ja rakennuslain uudistamiseksi asetin viime viikolla työryhmän jonka tehtävänä on hallitusohjelman linjausten mukaisesti valmistella esitys maankäyttö ja rakennuslain uudistamisesta ensi kesään mennessä tarkoituksena on sujuvoittaa täydennysrakentamista ja rakennusten käyttötarkoitusten muuttamista helpottaa hajarakentamista lieventää vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta

jotka haluavat kommentoida tai kysyä ministeri tiilikaisen esittelystä pyydetään varaamaan yhden minuutin puheenvuoro viides painiketta painamalla eli käynnistetään sitten debattia

puhemies kehitysyhteistyö ja luonnonsuojelu näyttävät olevan hallituksen erityisellä kurituslistalla koska budjetin suurimmat leikkaukset kohdistuvat näihin luonnonsuojelualueiden hankintaan kohdistuu suhteellisesti jopa suurempi leikkaus kuin kehitysyhteistyöhön tämä on monesta syystä kummallista ja väärin yksi syy on se että metso ohjelma on yksi niitä harvoja luonnonsuojeluohjelmia joihin maanomistajatkin ovat olleet tyytyväisiä muun muassa metso ohjelmaan nyt tämä luonnonsuojelualueiden hankinnan raju leikkaus kohdistuu pahasti pahasti toiseksi hallitus korostaa biotaloutta haluaa lisätä metsien hakkuita jotta tämä voitaisiin toteuttaa kestävästi on ensiarvoisen tärkeä löytyä tasapaino luonnon monimuotoisuuden suojelun ja metsien taloudellisen hyödyntämisen välillä ja sitä hallitus nyt pahasti vaarantaa arvoisa puhemies

minäkin olen varsin huolissani siitä ympäristönsuojelun tasosta ja luonnonsuojelualueisiin käyttävien rahamäärien tasoista mitä hallitus esittää on todella harmillista että niinkin hyvä asia biotalous hallituksen kärkihankkeena uhkaa nyt jäädä sitten tällaiseksi mustaksi pilveksi jos metso ohjelmaa ei kyetä riittävällä tasolla toteuttamaan seuraavassa budjetissa nimittäin pitää löytää tasapaino metsien käytön ja metsien suojelun ja luonnonsuojelun välille meillä on tässä hyvä väline se ei ole ollut kovin kallis ja ja nyt pitäisi todella hallituksen miettiä että niitä välineitä joita meillä ympäristön ja luonnonsuojeluun on käytettävissä käytettäisiin niin että myöskin riittävä rahoitus olisi olemassa

värderade fru talman saimme eilen lukea että bronkan sataman rakennustöiden yhteydessä on ruopattu kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa kuutiometriä eli satakuusikymmentäviisi kertaa enemmän kuin taannoisen nord stream putken rakentamisen yhteydessä miten on mahdollista että tämä ei ollut valtion tiedossa ja mitä ministeriö aikoo tehdä jotta yhteydenpito näissä ympäristöasioissa toimisi paremmin suomen ja venäjän välillä

arvoisa rouva puhemies olen täysin samaa mieltä täällä muiden edustajien kanssa tästä erittäin suuresta leikkausmäärästä joka valittavasti kohdistuu myöskin meidän luonnonsuojeluun luonnonsuojelusta leikataan lähes kuusikymmentäkaksi prosenttia ja se on aivan valtavan paljon näillä varoilla on pidetty huolta luonnon monimuotoisuudesta ja tiedämme kuinka tärkeätä luonto on meille suomalaisille kärkihankkeissa on muun muassa vesisuojelu mikä on toki hyvin tärkeätä mutta vesivarantojemme suojeluun käytetään kuitenkin neljä pilkku neljä miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna osaatteko ministeri kertoa meille mihin tämä kärkihanke perustuu

arvoisa puhemies meidän meremme itämeri on yksi maailman herkimmistä ja myös yksi maailman saastuneimmista ja sen eteen halutaan tehdä kovasti töitä tämän itämeren hyväksi tehtävän työn osuus budjetissa on hajanainen molempien ministeriöiden osalta ja myös kärkihankkeiden osalta kysyisinkin ministeriltä onko mahdollista saada tällaista koontia avausta siitä miten paljon hallitus panostaa kärkihankkeiden kautta ja ja ylipäätänsä ministeriöiden ministeriöiden budjettien kautta itämeri työhön

arvoisa puhemies kiitoksia siitä että meillä on tällä hetkellä todella laaja ja monipuolinen suojeluohjelmaverkosto olemassa ja ennen kaikkea kiitos vielä siitä että meillä on erinäköisellä lainsäädännöllä suojeltu suomen luontoa todella hienosti esimerkiksi uusi metsälaki mikä tuli voimaan ja monet muut lait tekevät sen että

meillä metsänomistajilla on suuret määrät omia suojelualueita joita ei tarvitse valtion maksaa millään tavalla esimerkiksi erilaisia suoalueita meillä on todella paljon suojeltuina jo nykyisin voimassa olevalla lainsäädännöllä mutta nyt sitten

kuinka paljon meillä on olemassa niin sanottuja ei virallisia suojelualueita ja suojeltuja kohteita jo ilman että nyt tarvittaisiin lisää rahaa niiden suojelemiseksi
myönnän vielä kaksi puheenvuoroa ja sitten ministerille koska joudumme keskeyttämään ja nämä kaksi henkilöä ovat edustaja mattila ja edustaja niinistö

esityksestä vaikka täällä nyt puhutaan että biotalous uhkaa jäädä mustaksi pilveksi en suinkaan näe niin vaan kyllä tässä kaikki biotalouden eri värit hohtavat mielestäni kauniisti

ylipäätään ei tässä yhtään ympäristönsuojelulakia olla lakkauttamassa ei ilmastolakia ja viime kaudella metsälakiin nostettiin uusia luontokohteita joita joita suojellaan sitä kautta ja metsänomistajilla on vaihtoehtoisia menetelmiä erilaisille hakkuukäytännöille jatkuvan kasvatuksen periaate jotka eivät mielestäni myöskään tarkoita mitään metsän erityistä parturointia sitäkin täällä on esitetty vaan jos me me aiomme jalostaa metsästä niitä korkean jalostusarvon tuotteita se puu on ensin kaadettava mutta ministeri kertoi tuossa myös että ollaan perustamassa kansallispuisto onko ministerillä jo vertailuja eri mahdollisuuksista minne minne tätä kansallispuistoa voitaisiin olla perustamassa
teen muutoksen li andersson saa puheenvuoron vielä ennen kuin tämä lopetetaan koska nyt vasemmistoliitto olisi jäänyt ilman puheenvuoroa koska useat edustajat joutuvat tässä tauolla ehkä lähtemään siis edustaja niinistö ja edustaja andersson mutta sitten sitten mennään ministerin vastaukseen ja sitten mennään kipin kapin sinne suureen valiokuntaan

arvoisa puhemies ministeri tiilikainen teitä pidetään järkevänä ja ympäristötietoisena miehenä mutta työsarka on kyllä aika kova teiltä viedään luonnonsuojelu ja ja meriensuojelu ja soidensuojelurahoja pois paljon ja ja näyttää aika heikolta siellä panostuspuolella

sen vietyä ministerinä osaltamme neuvottelijana läpi eun ja ykn tasolla miten te ministeri nyt voitte varmistaa että suomi pitää lupauksensa ilmasto ja ympäristörahoituksessa ja että pariisin ilmastosopimuksessa olemme rakentava

arvoisa rouva puhemies kiitän puheenvuorosta tämä hallitus aikoo rajata opiskelija asunnot ja ja myöskin nuorisoasunnot pois erityisryhmien investointiavustuksen piiristä osana tätä hallituksen asuntopoliittista kokonaisuutta sehän tulee merkittävästi heikentämään jo erittäin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien nuorten taloudellista tilannetta ja koska tämä tukimuoto on ollut todella merkittävä tämän asuntotuotannon kannalta niin arvioidaan että se saattaa jopa kokonaan pysäyttää uudisasuntotuotannon ja taatusti myöskin nostaa vuokratasoa haluaisin nyt kysyä ministeriltä miksi hallitus aikoo lakkauttaa tämmöisen todistetusti erittäin tehokkaan ja ja miten te aiotte varmistaa että nuorille edelleen jatkossa on olemassa riittävästi kohtuuhintaista asumista tarjolla kaikissa isoissa kasvukeskuksissa
ministeri tiilikainen kolme minuuttia ja jatkamme sitten myöhemmin siitä paikalta

arvoisa rouva puhemies aina valmiina miltä paikalta hyvänsä tässä usea edustaja toi huolensa esiin luonnonsuojelumäärärahojen leikkauksista erityisesti metso ohjelmaan tuo kohdistuu tunnen tietysti samaa huolta koska satun olemaan myös se joka aikoinaan päätti metso ohjelman ja loi sille rahoitussuunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteen nyt kuitenkaan ei kannata nähdä tässäkään semmoista mörköä tämä metso toimintamalli joka nauttii ympäristöjärjestöjen metsänomistajien ja metsäteollisuuden tukea ei katoa mihinkään ja myös näillä niukkenevilla määrärahoilla suojelualueitten määrä lisääntyy suojelualueitten määrä ei siis vähene vaan se lisääntyy vaikka toki tuo lisääntymistahti hidastuu tässä edustaja adlercreutz kysyi tästä bronkan satamasta itse asiassa kaksituhattayksitoista tuo rakennustyö alkoi ja kyllä sitä on helcomin baltic sea dayn yhteydessä käsitelty joka tapauksessa säännöllisesti ja meillä esimerkiksi suomen ympäristökeskus ja vastaavat viranomaiset muualta suomenlahden ympäristöstä myös venäjältä ovat näitä tutkimus ja mittaustuloksia vaihtaneet onneksi toistaiseksi ei ole kovin hälyttäviä tuloksia niissä mittaustuloksissa ollut viimeisimmät toki puuttuvat mutta myös nuo rakennustyöt alkavat olla loppuun saatettuja toistaiseksi siellä jo laivat liikennöivät ja tänä syksynä pitäisi tulla loppu tämä otetaan esille ensi viikolla helcomin kokouksessa missä on juuri aiheena ruoppausten ja läjitysten raportointi eri maista ja myös itse aion venäjän luonnonvaraministerin puoleen asiassa kääntyä itämerestä oli muutenkin huolta lyhyesti tiivistän tuon idun että itämeren hyvän tilan saavuttaminen on hallituksen suuri tavoite se mitä aiotaan tehdä vielä paremmin kuin aikaisemmin on ottaa hyppy sekä maatalouden ravinteitten kierrätyksen tehostamisessa että yhdyskuntien ravinnekuormituksen saamisessa entistä paremmin hyötyyn ja haltuun vesiensuojelusuunnitelmat etenevät kansallispuistot joitain vaihtoehtoja on ja virkamiehet tekevät valmistelu ja vertailutyötä odotan mielenkiinnolla

minkä edustaja niinistö otti esille on on aivan totta mitä puhuitte suomella on ollut erittäin merkittävä rooli unepissa on rahoitettu toimintaa ja myös käytetty puhevaltaa unepin toiminnan ohjaamisessa ja onneksi kaikki maailman asiat eivät ole pelkästään rahasta kiinni vaan kyllä sillä meidän osaamisella ja sitoutumisella on edelleen mahdollisuudet myös tuohon unepin toimintaan positiivisella tavalla

arvoisa puhemies ilmastopolitiikan rahat ovat pääosin muualla kuin ympäristöministeriön pääluokassa mutta otan nyt kuitenkin esille sen että tämän vuoden joulukuussa pariisissa on ratkaisevan tärkeä ei vain suomen vaan koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä kokous jossa pitäisi saada valmiiksi seuraava kansainvälinen ilmastosopimus monien arvioiden mukaan rahoituksesta kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittamiseksi annettavasta teollisuusmaiden tuesta saattaa tulla näiden neuvottelujen kynnyskysymys nyt kuitenkin hallitus on päättänyt leikata paitsi kehitysyhteistyörahoja rajusti niin myöskin aiemman päästökaupan huutokauppatulojen käyttämisen kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittamiseen ja samaan aikaan kuten edustaja niinistö aiemmin viitasi poistaa yleisrahoituksen unepilta minun täytyy sanoa että olen tästä aika tyrmistynyt että tällaisella koko ihmiskunnan kannalta ratkaisevalla hetkellä tehdään aivan päinvastaiseen suuntaan vieviä taloudellisia päätöksiä

arvoisa rouva puhemies tiedustelen hieman samaa asiaa mitä edustaja hassi edellä ilmastorahoitukseen käytettiin vuonna kahdeksankymmentäkahdeksan miljoonaa euroa kun myös kehy rahoista leikataan leikataan hyvin paljon niin minua kiinnostaa tietää miten suomi kantaa rahoituksen osalta vastuuta pariisin ilmastokokoukseen liittyen toinen asia mitä tahtoisin tiedustella liittyen aikaisempaan esittelypuheenvuoroon ennen kaikkea rakentamisen sujuvoittamisesta tällä hetkellä maankäyttö ja muuttamassa kysyn miksi sitä ollaan muuttamassa siten että ely keskukselle nykyisin kuuluva poikkeustoimivalta siirretään kunnille miten vastaatte ihmisten huoleen siitä että rannat rakennetaan täyteen ja automarketteja ilmestyy kuin sieniä sateella mietin sitä onko hajarakentaminen mielestänne ollut jotenkin vaikeaa tähän mennessä kun tähän uudistukseen ollaan menossa

puhemies rakennusala työllistää niin suoraan kuin myös välillisesti erittäin paljon suomalaisia siksi on hyvä että ympäristöministeriössä on lähdetty vauhdilla purkamaan normeja ja säädöksiä ja ja helpottamaan rakentamista koko suomessa päätösvaltaa tuleekin siirtää yhä enemmän maakuntiin ja kuntiin sillä siellä kaikkein parhaiten tiedetään mitä siellä alueella tarvitaan myös on hyvä että rakentamisen kustannuksia kaiken kaikkiaan pyritään alentamaan toivon että myöskin kiinnitetään huomiota väestönsuojien rakentamisvelvollisuuksiin niitä pyritään keventämään ja monia muitakin esimerkiksi vapaa ajanasuntojen muuttamista pysyvään asumiseen on sujuvoitettava ja päätökset tulee voida tehdä kunnissa samoin myöskin toivon että suunnittelutarvealueiden lukkiutuneeseen tilanteeseen puututaan

tervehdin ilolla ministerin aktiivisuutta juuri tässä asiassa että kaavojen vahvistamista poistetaan ympäristöministeriöltä ja siirretään kuntiin ja maakuntiin se on minusta erittäin hyvää kehitystä ja ja kuten edustaja torniainenkin totesi niin varmasti sillä on suotuisia vaikutuksia työllisyyteen ja taloudelliseen aktiviteettiin on varmaa että tämä on hankkeena sellainen että joissain paikoissa saatetaan pitää sen toteuttamista vaikeana ja yllättäviäkin vastoinkäymisiä saattaa tulla joten toivon että ministerillä on aikaa ja tarkka katse tämän asian suhteen jotta se jämäkällä otteella ohjataan maaliin asti ettei se sitten hyydy hyydy mahdollisesti joihinkin muodollisuuksiin jossain vaiheessa uskon ja luotan että tämä edistyy hyvin haluaisin myös kysyä ministeriltä tästä energiatodistuslain uudistamisesta ja siitä mitä sen suhteen nyt on kaavailtu kun alustavat tiedot valmisteilla olevasta esityksestä viittaavat siihen ettei ettei tämän kansalaisaloitteen ja eduskunnan päättämiä muutoksia siihen oltaisikaan tekemässä esimerkiksi sähkölämmityksen osalta onko esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö yhtä syntistä kuin ydinsähkö asuntojen lämmittämisessä jatkossa ja niin edelleen tähän toivoisin täsmennystä ja selvennystä ja toivoisin että se

aivan erinomaista että hallitus ja meidän yhdistelmäministerimme on ottanut vahvan otteen biotaloudessa ja puhtaassa puhtaassa teknologiassa edistämisessä tämä on suomelle erittäin suuri mahdollisuus erittäin suuri mahdollisuus ja sitä meillä ei ole varaa menettää olen aivan eri mieltä kun täällä on tullut esille että biotalous on jollain tavalla suomelle musta pilvi en ymmärrä ollenkaan sellaista puhetta vaan aivan päinvastoin se on aivan päinvastoin luonto on meille jokaiselle äärimmäisen tärkeä asia ja hyvinvoiva luonto on perusedellytys biotalouden kehittymiselle se on yksinkertaisesti näin mutta se tapa jolla tähän asti sitä on hoidettu ei ole ollut paras mahdollinen siksi yhdistelmällä ympäristöministeri

maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto mtk metsäteollisuus ry suomen luonnonsuojeluliitto ja muutama muukin järjestö ovat esittäneet yhteisen huolensa vapaaehtoisuuteen perustuvasta metso ohjelmasta palaan vähän nyt tässä siihen mistä aikaisemminkin iltapäivällä puhuttiin tämä metso ohjelmahan on lisännyt huomattavasti luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä metsien suhteen ja myöskin eri metsäalan toimijoiden ja luonnonsuojelujärjestöjen välistä yhteistyötä biotalouden kasvun myötä tämä metsien käyttö tietysti tulee jatkossakin huomattavasti tehostumaan ja kyllä siellä resursseja siihen onkin sitten kun kuitenkin samaan aikaan on tiedossa tämä metso määrärahojen väheneminen kuudesta kolmeen miljoonaan eli puolittuminen ja ja sitten vähän jo eilen esiin nostamani asia eli metsähallituksen organisaatiouudistus joka monien aivan julkisuudessa olleiden tietojen mukaan antaa hieman aihetta olla huolissaan kansallisesta omaisuudestamme haluaisin vielä nyt nostaa esille miten nyt turvaamme tässä tässä kokonaisuudessa metsien monikäyttöarvoja ekosysteemipalvelujen jatkumisen ja hyvän tilan

tuossa ennen taukoa edustajat satu hassi ja riitta myller olivat huolissaan siitä miten suomen metsien ja luonnonsuojelun käy pitää muistaa että suomen metsät ovat euroopan unionin mittapuussa kaikkein eniten suojelualueita sisältäviä elikkä suomi on tässä kunnostautunut kiitettävästi enkä ymmärrä tuota arvoisien edustajien ajattelumallia että metsien hakkuu olisi jotain metsien tuhoamista suomessa on maailman paras metsätalous me osaamme nämä metsäasiat ja ja tämä teidän vaatimuksenne ylettömästä jatkuvasta suojelun lisäämisestä veronmaksajien rahoilla on valtiolle liian kallista lystiä joka tapauksessa me osaamme nämä hommat tehdä toinen haluan sanoa myös on tämä että ministeri tiilikaiselle annan suuren kiitoksen siitä että hän on rohkeasti lähtenyt tätä byrokratiaa purkamaan maakuntakaavojen siirtäminen maakuntavaltuustojen päätettäväksi on erittäin viisas ratkaisu ja sitten tulee pitää huoli myös siitä että että rakennuslupien lupamenettely siirretään kuntiin tässä on aivan turhaa byrokratiaa luotu sama rakennuslupa voi olla kymmeniä kertoja valitusten takia seisonut niin kuin kotikunnassani ilomantsissa on käynyt aivan turhaa byrokratiaa jolla yritetään estää maaseudulla rakentaminen ja varmistetaan maaseudun

pahoittelen sitä että suuri valiokunta ja täysistunto olivat jonkin aikaa päällekkäin

haluan tässä yhteydessä todeta sen että sosialidemokraattien mielestä on erittäin hyvät mahdollisuudet yhdistää suojelu sekä biotalouden tavoitteet luoda työpaikkoja mutta juuri sitä varten me tarvitsemme myöskin näitä näitä rahoja suojeluohjelmiin

näitten normien purun taakse mene tekemään sellaisia asioita joilla saattaa olla sitten ympäristöä heikentäviä vaikutuksia toivon että silloin kun tätä normien purkua tehdään sitä tehdään aidosti sillä tavalla että että niitä normeja jotka haittaavat oleellisesti toimintaa puretaan mutta ei samalla ympäristönsuojelua heikennetä

on kohtuutonta että vaikkapa tuulimyllyn pystyttämisessä joka kestää fyysisesti puoli vuotta viisi ja puoli vuotta voi hyvin kestää lupaprosessi kyllä minä edustaja myller uskoisin kovasti että että nimenomaan ympäristöystävällisen teknologian vieminen niin maatiloilla metsätaloudessa kuin teollisuudessa eteenpäin vaatii normien purkua mutta

on pääasiassa ministeri rehnin murhe ja hyvä sellainen mutta rakennusten öljylämmityksen osalta teidän murheenne ympäristöministeriön hallinnonalalla niin tällä hetkellä ei ole energiamuutoksiin niitä avustuksia joita voitaisiin käyttää öljylämmityksestä poissiirtymiseen voisimmeko muilla ohjauskeinoilla miten meinaatte kontribuoida että öljylämmitys saadaan viidessätoista vuodessa korvattua

haluaisin kyllä käydä keskustelua myös asuntopolitiikasta vielä onko nyt kokonaan lopetettu puheenvuorojen antaminen

no niin siis asuntopolitiikasta olen kyllä erittäin huolissani uskon että näistä asioista joissa nyt ihan tahallista väärinkäsitystä myös myös haluttiin haluttiin ruokkia voidaan keskustella minä olen erityisen huolestunut siitä että kohtuuhintainen asuminen suomessa

asumisen hinta myöskin ara tuotannossa tulee lisääntymään sen takia että että tämä korkohelpotus poistetaan

omavastuukorkoa lisätään investointitukea poistetaan opiskelija asunnoilta nämä kaikki tarkoittavat sitä että vuokrien nousupaine on noin viisi euroa neliöltä ja nämä ovat äärimmäisen huolestuttavia asioita

haluan kiittää ensiksi ministeriä siitä että hän on lähtenyt erittäin nopealla tahdilla toimiin normienpurkuasioissa ensinnäkin kaksi kaavoitusta vauhdittavaa esitystä on jo tänä syksynä tulossa eduskuntaan

missä aikataulussa on valmistelu vapaa ajanasuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi ilokseni hallitusohjelmasta löytyy linjaus puurakentamisen edistämisestä toisena kysymyksenä minulla on ministerille minkälaisia toimenpiteitä puurakentamisen edistämiseksi on tulossa

rouva puhemies olisin tiedustellut ministeri tiilikaiselta vielä yhtä asiaa minä ymmärrän ihan hyvin sen ja kannatan biotaloutta monessa monessa mielessä ja ymmärrän myös että viisitoista miljoonaa kuutiometriä vuodessa lisätään metsähakkuita mutta kun sen rinnalla tuodaan se että luonnonsuojelualueiden hankintarahoista leikataan puolet pois niin miten se luonnon monimuotoisuus voidaan turvata jatkossa mitä toimenpiteitä teette sen eteen ennen kaikkea metsähallituksen alainen luontopalveluvirasto ja sen sen toimintaedellytysten turvaaminen mitä sinne tehdään muun muassa keuruun rautovuoressa kävi niin että siellä hakataan kaksisataakaksikymmentä vuotiasta mäntyä pois ja samaan aikaan sitten viedään semmoista niin kuin hyvinkin vanhaa lahopuuta energiakattilaan mistä saadaan minimihyöty mutta maksimituho miten tämmöisiä ylilyöntejä ja verovarojen väärinkäyttöä voidaan ehkäistä

arvoisa puhemies ensinnäkin yhdyn kaikkiin niihin kiitoksiin joita ministerille on osoitettu tässä tämän aiheen aikana mutta sitten ehkä ensinnäkin hiukan kryptinenkin kysymys ministeri on sitoutunut loistavalla tavalla rakentamisen ja kaavoituksen helpottamiseen ja joustavoittamiseen mutta onko samoin koko ympäristöministeriön osalta onko koko ministeriö sitoutunut siihen että rakentamista ja kaavoitusta esimerkiksi haja asutusalueilla todella todella helpotetaan toinen kysymys suojelutoiminnasta yleensähän suojelu tapahtuu sillä tavalla että lisätään joku laji suojelun piiriin mutta onko mahdollista ajatella että voitaisiin toimia myös toisinpäin eli jos todetaan että tämä suojelutarve selkeästi on poistunut joku laji otettaisiin pois suojelun piiristä ja viittaan tässä nyt lähinnä liito oravaan koska hyvin yleisesti ja kiistattomasti todetaan että sen suojelu on tällä hetkellä jo tarpeetonta

tässä useampikin kollega on kiitellyt näitä normienpurkutalkoita ja sitä että hallitus aikoo rajata valitusoikeutta kaavoissa saattaa olla että löytyy kohtia joissa se on järkevää mutta mielestäni on aivan keskeistä että alueellisilla että alueellisilla ympäristökeskuksilla ja sittemmin ely keskuksilla on ollut mahdollisuus valittaa mikäli kunnissa hyväksytään lainvastainen kaava kun hallitus nyt aikoo rajata suurin piirtein niin että vain naapureilla olisi valitusoikeus miten nyt aiotaan turvata sitten se että hyväksyttävät kaavat noudattavat niitä tavoitteita ja kriteereitä mitä on laeissa jäämmekö todella sen varaan että että erilaisten rakennus ja kaavoitushankkeiden välittömät naapurit tuntevat lainsäädännön niin hyvin että osaavat sitten puolustaa paitsi oman asuinympäristönsä viihtyvyyttä myöskin sitten kaikkia niitä tavoitteita mitä me täällä eduskunnassa olemme rakentamista ja kaavoitusta koskevalle lainsäädännölle asettaneet

arvoisa rouva puhemies satakuntalainen kansanedustaja puhuu satakunnasta ja haluaa tiedustella onko taloudellisia resursseja varattu siihen että se työryhmä joka

katsomaan kuinka tätä kannanhoitosuunnitelmaa voidaan uudistaa voisi toimia nopeammin kuin mitä ministeri ensimetreillä sanoi että vasta ensi kesäksi se valmistuisi satakuntalaiset odottavat merikarvialla erittäin nopeita toimenpiteitä se kanta on noussut valtavasti juuri nimenomaan merikarvialla kun se muualla länsirannikolla on hieman taantunut ja nyt tullaan sille alueelle että se oikeasti myös näyttäytyy merimetsot syövät kalaa ja totta kai sitten ruuan ruuan syönnin jälkeen tekevät luonnolliset tarpeet mutta nyt se on kääntynyt sillä matalalla lahdelma alueella sellaiseksi että käydään syömässä muualla ja ne tarpeet tehdään siellä eli nyt rupeaa olemaan ympäristöhaittoja onko varattu resursseja siihen että tämä työryhmä voisi toteuttaa työnsä nopeammin

arvoisa rouva puhemies edustaja myller nosti ihan aiheesta huolta siitä että edullisten vuokra asuntojen riittävyys tulee taata ja siinä mielessä kysymykseni koskeekin ympäristöministeriön alaa ympäristöministeriö valmistelee ara asuntojen asukasvalintoja koskevia sääntöjä parhaillaan lakimuutos mahdollistaisi että riippumatta oleskeluluvan kestosta jokainen turvapaikanhakija oleskeluluvan saatuaan olisi oikeutettu hakemaan valtion tukemia vuokra asuntoja aikaisempi vuoden kestävän oleskeluluvan vaatimus näin poistuisi kysynkin arvoisalta ministeriltä

kun tiedetään että kuntien vuokra asuntojonoissa on tuhansia asunnottomia henkilöitä jotka ovat jopa vuosia odottaneet asuntoa niin millä tavalla tämä huoli on tullut huomioitua ministeriössä jotta heitä ei tulisi ohitettua tässä asuntojonossa sillä täytyyhän heidänkin etunsa tulla huomioiduksi tässä lainvalmistelussa
seuraavaksi puheenvuoro edustaja ala nissilä ja sen jälkeen ministerille viisi minuuttia jouduitte ennen taukoa pitämään lyhyen puheenvuoron niin saatte nyt viisi minuuttia vastata näihin kysymyksiin sitten otetaan vielä jos tarve on muutama tähän ympäristöministeriön alaan liittyvä kysymys ja sen jälkeen siirrytään sitten maa ja metsätalousministeriön

puhemies ensinnäkin mitä tulee asumiseen niin on todella iso ongelma tämä asuntojen kalleus erityisesti pääkaupunkiseudulla ja minä luulen että tämä ei tukemalla korjaannu päinvastoin saattaa olla että erilaiset tuet kapitalisoituvat hintoihin minusta meidän pitäisi suomessa selvittää koko tämä asumisen tuki kaikkinensa ja katsoa sitä kokonaisuutena ja ja todella tämä on keskittymisongelma ja muu ongelma meillä on syntymässä tiettyä kuplaa näille seuduille sitten rouva puhemies kyllä pitää susista sanoa sen verran vaikka molempiin pääluokkiin että on iso huoli tuolla varsinais suomen suunnalla näistä taajamasusista ja todella tarvitaan hallittua kannan vähentämistä ja itse asiassa ehkä myöskin säädösten muuttamista ja tämä ei mielestäni ole mitenkään luonnon vastainen

kannanotto vaan lähtee ihan käytännön tilanteesta ja
sitten ministeri tiilikainen olkaa hyvä viisi minuuttia paikalta voitte puhua

kiitoksia kiitoksia puhemies tässä tulikin aimo patteristo tosi hyviä kysymyksiä kiitän yleisesti niistä jos yritän purkaa niin paljon ennätän aloitan näistä ilmastoon liittyvistä asioista mitkä aivan ensiksi nostettiin esille suomi todellakin tavoittelee sitä kunnianhimoista sopimusta pariisissa hallitus on omilla päätöksillään jo ilmoittanut että vuodelle kaksituhattakaksikymmentä ilmastotavoitteet aiotaan saavuttaa vähän etuajassa tämän vaalikauden aikana eun päästökauppa komission esitys sitä kannatamme mutta kysymys tästä rahoituksesta pyrimme pitämään tietysti kiinni annetuista sitoumuksista vaikka taloudellinen tilanne on vaikea millekään kirikierroksille joittenkin toisten maitten peesissä meillä ei ole mahdollisuuksia lähteä

ennen vuotta kaksituhattakaksikymmentä mutta toisaalta on hyvä ymmärtää että minkään valtakunnan veronmaksajien rahat eivät tule riittämään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen vaan se pariisin sopimuksen rahoitukseen liittyvä suurin huoli ja anti on se että on saatava sellainen sopimus että yksityiset investoijat vetävät sijoituksensa pois fossiilisesta ja uskaltavat ryhtyä investoimaan puhtaaseen teknologiaan se voi tämän homman vielä kääntää ja siihen suuntaan tietysti toimitaan myös täällä suomessa toinen huoli liittyy edelleen tähän metsien monimuotoisuuteen kun samaan aikaan pyritään nostamaan puun käyttöä niin miten käy monimuotoisuuden tietysti metsälaki on voimassa eli talousmetsissä toimitaan metsälain mukaan arvokkaita luontokohteita säästäen itse asiassa uusittu metsälaki antaa joillekin metsänomistajille jopa uusia mahdollisuuksia entistä pehmeämpiin käsittelytapoihin sertifiointi takaa meillä tietyn lakiakin paremman metsien luonnonhoidon tason ja metso on tietenkin erittäin tärkeä väline jotta vapaaehtoisesti metsiensuojelua voidaan lisätä ja vaikka tuo määräraha on tippunut niin erinomaista on se että metso toimintatapa jatkuu sillä niukallakin määrärahalla suojelun määrä siis lisääntyy eli vaikka puut kasvavat niitä käytetään kasvua enemmän niin samaan aikaan pystytään myös suojelun määrää lisäämään tämä tasapaino on hyvä moni edustaja puhui normeista sekä kiittäen että epäillen kiitos kiitoksista epäilyihin haluan todeta sen että normien purkamisessa on nimenomaan kyse siitä että ympäristönsuojelun ja ihmisen terveyden suojelun taso pystytään turvaamaan mutta tehdään se mahdollisimman vähillä koukeroilla ja byrokratialla mitä tulee tähän valittamiseen niin valittaminenhan on demokratiassa perusoikeus se kuuluu myös tänne istuntosaliin niin kuin hyvin me kaikki tiedämme ja on ilmiselvää että päätöksentekijöitten päätös on pystyttävä kyseenalaistamaan demokratiassa ja siihen saadaan vastaus mutta pitkään ja kuinka kauan ja ketkä kaikki ovat oikeutettuja valittamaan näitä rajanvetoja nyt sitten tullaan tekemään se on demokratian oikeus todellakin

näistä päätösvallan siirroista maakuntakaavojen vahvistaminen ensi vuoden alusta maakuntaliitoille tämä ely keskusten toimivallan siirto kunnille ensi vuoden aikana ei vielä vuoden alusta vähän pitempään kestää se valmistelu hetkinen siellä vielä joitain muitakin hyviä huomioita mutta kun edustaja korhonen kysyi toimivatko ministeriö ja ministeri samaan suuntaan niin kyllä toimivat koska suomessa on hyvä virkamieskunta joka toimii siihen suuntaan kuin ministeri sanoo näin vielä täällä oli kysymyksiä sitten erinäisistä lajeista tämä uhanalaisuusjuttuhan on luonnontiedettä siinä arvioidaan kannan muutosta ja populaation levinneisyyttä ja näinpäin pois se ei ole poliittinen päätös edustaja myllykosken huoli siitä miten satakunnan ääni kuuluu tässä merimetsotyöryhmässä nyt on pyydetty eri tahoja nimeämään edustajansa ja muun muassa merikarvian kunta on saanut kutsun tähän työryhmään sen määräaika on maaliskuun loppuun mennessä eli hyvissä ajoin ennen kuin munintakausi alkaa tuontiöljyn puolittamisesta meillä ei ole nyt euroja käyttää siihen että vauhditettaisiin jotenkin lämmitystapojen muutoksia onneksi maalämpö on sinänsä hyvin kannattavaa sitten toivon todella että meidän yrityksemme kehittävät lämmityspolttoöljylle uusiutuvaa ainetta silloin ihmisen ei tarvitse muuttaa järjestelmäänsä tilaa vaan uusiutuvaa sinne säilöön fossiilisen sijaan asumisen hintaan vaikuttaa kovin moni seikka ja hallituksen päätöksillä pyritään asuntorakentamista vauhdittamaan ja sitten toisaalta tämä normien väljentäminen myös alentaa rakentamisen hintaa ja sitä kautta toivon mukaan ne neliövuokrat ajastaan ovat sitten siedettäviä
vielä jäi muutama kysymys tästä ympäristöministeriön alasta

puhemies olisin vielä tarkentanut sitä millä muotoa ministerin mielestä hajarakentaminen on tällä hetkellä niin kovin vaikeaa koska se on pitkälti peruste tälle nykyiselle lainmuutokselle mitä tehdään maankäyttö ja tästä olisin halunnut kysyä kun monilla on iso huoli siitä että nyt rantoja ruvetaan rakentamaan täyteen ja automarketteja ilmestyy kuin sieniä sateella niin tavallaan näihin näihin kysymyksiin joita tulee paljon kansalaisilta myös ministerin kannan mielelläni kuulisin toinen asia on sitten se että kun viime viime vaalikauden aikana meinattiin saada jo hyvässä yhteisymmärryksessä niin maanomistajien kanssa kuin luonnonsuojelupuolen kanssa eteenpäin soidensuojelulaki täydennyslaki mutta se torpattiin valitettavasti niin miten soidensuojelulaki etenee tämän vaalikauden aikana

myönnän vielä kolme vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen ministerin lyhyt vastaus edustaja niikko edustaja torniainen ja edustaja korhonen ja sen jälkeen siirrymme maa ja metsätalousministeriön alueelle sama ministerihän täällä on elikkä voitte kysyä sitten myöskin näistä asioista

arvostettu puhemies haluan palata tähän kysymykseeni ministerin aika ei riittänyt vastaamaan tähän ara asuntokysymykseen me tiedämme että suomessa on arviolta noin seitsemäntuhatta asunnotonta henkilöä ja sen lisäksi meillä on nytten hallituksessa tulossa eläkeläisten asumistukeen tämä muutos joka myös lisää paineita siihen että eläkeläiset haluavat löytää edullisempia asuntoja ja ja nytten jos tämä

arvoisa puhemies edustaja myller nosti esille kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen se on todella tärkeä asia ja toivottavasti tätä asiaa voidaan myöskin keinoin viedä eteenpäin pitää muistaa että rakentamisen kustannukset muodostuvat erittäin monesta osatekijästä siihen vaikuttavat muun muassa suunnittelu ja käytettävät materiaalit kustannukset tulevat paljolti myös tonttitarjonnasta kaavamääräyksistä ja niin edespäin tietysti rakentamisessa kaiken kaikkiaan se työn hinta vaikuttaa myöskin aika paljon toivon vilpittömästi että ministeri edesauttaa sitä että voidaan sujuvoittaa esimerkiksi täydennysrakentamista ja rakennusten käyttötarkoitusten muuttamista se olisi tärkeää nimenomaan asutuskeskuksissa
arvoisa rouva puhemies suomelle eu vaikuttaminen on äärettömän tärkeää viime vaalikaudella tässä talossa erittäin useaan kertaan nousi esille se että ennen kaikkea ennakoiva vaikuttaminen eu tason päätöksentekoon oli kovin kovin vajavaista ympäristöministeriön osalta jouduimme muutamassa valiokunnassa kiinnittämään turhankin usein huomiota siihen että ympäristöministeriö ei sitoutunut yhtenäiseen kansalliseen vaikuttamiseen hyvin usein jouduttiin toteamaan se että että ministeriöitten välinen yhteistyö eu vaikuttamisessa ei yksinkertaisesti toimi ja usein katseet kohdistuivat nimenomaan ympäristöministeriön suuntaan arvoisa ministeri tällä vaalikaudella tällaista ongelmaa ei liene

seuraavaksi on vastauspuheenvuoro ministeri tiilikaisella hän voi käyttää vastaukseen kolme minuuttia ja sen jälkeen esitellä maa ja

pahoittelen että äsken en kaikkia kysymyksiä ehtinyt käsitellä nyt noita hallitusohjelman asuntopoliittisia linjauksia pääsääntöisesti viedään tinkimättä eteenpäin mutta kyllä toki tämä maahanmuuton kasvu vaikuttaa se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asuntotarpeeseen ja se vaikuttaa myös siihen

mistä ihmisille pystytään asuntoja osoittamaan siinä mielessä kaikki nämä tekijät mihin tässä on viitattu täytyy katsoa onneksi meillä on myös sitä tyhjää vuokra asuntokantaa paljon olemassa mihin alkuun pystytään osoittamaan asumispaikkoja sitten ennen pitkää tietysti ihmisillä kaikilla olkoonpa alkuperä mikä hyvänsä on oikeus se oma asuntonsa suomessa onneksi valita tätä kohtuuhintaista asumista pyritään edistämään lisäämällä yleishyödyllisten toimijoitten määrää siirtymällä kohdekohtaiseen tarkasteluun kymmenen vuoden välimalli on valmistelussa tämä edustaja torniaisen ottama näkökulma

käyttötarkoituksen muutosmahdollisuuksista on monilla kaupunkialueilla todella tärkeä työkalu mikä on paljon nopeampi kuin uuden maan hankinta kaavoitus ja niinpäin pois

asumisesta tässä taisi pääosin tulla nämä huolet käsiteltyä edustaja ala nissilä kannanhoidollisia lupia tullaan susikannan kontrolloimiseksi myöntämään ei ei kyllä se oli vahvaa vahvaa puhetta ja se otetaan huomioon edustaja aalto kysyi tästä maankäyttö ja rakennuslain uudistamisesta ja huolehti siitä rakennetaanko rannat täyteen nouseeko kauppakeskuksia kuin sieniä sateella kukaan ei varmasti pistä rahojaan kauppakeskuksen rakentamiseen ellei usko että sillä on kannattavan toiminnan edellytykset kaavoilla voidaan luoda valmiuksia että meillä on mahdollisuus valita erilaisia paikkoja kaavamahdollisuus ei tarkoita rakentamista

kyllä hyvässä yhteisymmärryksessä maa ja ja ympäristöministeriö ja myös elinkeinoministeriö toimivat meille keskeisten asioitten eteenpäinviemiseksi hyvä esimerkki on tämä keskisuurten polttolaitosten direktiivistä saavutettu sopu kesällä missä suomen kannalta oleelliset poikkeukset biomassapoikkeus ja tämänkaltaiset asiat saatiin läpi ja homma pelittää kiitos

nyt mennään seuraavaan asiaan elikkä maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan talousarvion esittelyyn olkaa hyvä ministeri tiilikainen sen jälkeen käynnistän debatin ja ja voitte kysyä sitten tunnin verran käytetään tähän maa ja metsätalousministeriön

kokonaisuuteen ja sen jälkeen siirrymme sitten puhujalistaan
arvoisa puhemies maa ja metsätalousministeriön osuus valtion talousarviossa on rakennettu hallitusohjelman linjausten perusteella keskeinen painopiste on biotalouden edistäminen ja tässä työssä tietysti myös maa ja tehtävä on keskeinen nyt tarvitaan uutta kasvua ja kasvua tulemme vauhdittamaan merkittävällä panostuksella kärkihankkeiden rahoitukseen maatalouden kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi maatilatalouden kehittämisrahastoon siirretään hallituskauden aikana kaiken kaikkiaan kärkihankkeitten myötä yhdeksänkymmentä miljoonaa ensi vuonna tuo siirto on neljätoista miljoonaa tämä mahdollistaa maatalouden investointien toteutumisen maatalouden kilpailukyvyn edellytyksiä tuetaan rakennetukien ohella myös vahvasti viljelijätuilla sekä tutkimuksen ja neuvonnan keinoin vahvimmin viljelijöiden tulotasoon ja tuotannon kannattavuuteen vaikutetaan eun suorien tukien luonnonhaittakorvausten ja maa ja puutarhatalouden kansallisten tukien avulla viljelijätuista noin puolet sisältyy tähän uuteen maaseutuohjelmaan maaseutuohjelma on laaja ja monipuolinen maaseudun kehittämiskokonaisuus maatilojen kehittämisen ohella edistetään maaseudun elinvoimaisuutta ja vahvistetaan monipuolista maaseudun pienyritystoimintaa ja yhteisöllisyyttä hallitusohjelman mukaisesti olemme lisäämässä myös elintarvikevientiin ja elintarvikkeiden kauppataseen tasapainottamiseen tähtääviä toimia vuoden kaksituhattakuusitoista budjetissa elintarvikeviennin edistämiseen ja toimijoiden osaamistason lisäämiseen on panostettu suomalaisen ruuantuotannon kärkihankkeen kautta elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu ovat tärkeitä suomalaisen ruuan vahvuuksia hyvän tilanteen säilymistä pidetään yllä säädösohjauksen neuvonnan omavalvonnan sekä riskiperusteisen viranomaisvalvonnan keinoin samalla tullaan purkamaan elinkeinon turhaa sääntelyä ja byrokratiaa ja tällä työllä osaltaan vahvistetaan elinkeinon ja elintarviketalouden kilpailukykyä arvoisa puhemies metsätalous on oma tärkeä lukunsa ja osana kärkihankkeita kehitämme ensi vuonna metsävaratietojen hyödyntämistä ja metsänomistajille ja toimijoille suunnattuja sähköisiä palveluita siihen ensi vuonna käytetään neljä miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoituslain tukijärjestelmää uudistetaan varat siellä vähenevät hallitusohjelman säästölinjausten mukaisesti mutta ne suunnataan sillä tavalla että taimikon varhaishoito säilyy ja myös nuoren metsän kunnostukseen vaikka tukitasot alenevat entistä paremmin pyritään kohdentamaan rahat sitten nimenomaan sinne energiapuukohteisiin metso ohjelmaan on käytettävissä maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla kolme miljoonaa euroa ja sillä saadaan toimenpiteitä noin kahdentuhannen hehtaarin alueella riista ja kalataloudesta sen verran että hallitus nostaa myös sinisen biotalouden yhdeksi kärkihankkeista eli sininen biotalous on sitä että myös veden veden mahdollisuudet kalastuksen kalankasvatuksen ja muitten vedellisten toimintojen osalta osalta otetaan suunnitelmiin ja selvitysten alle eli liiketoiminnan laajentaminen myös sillä saralla on tavoitteena vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi suunnataan toimenpiteitä kalatiestrategian kärkikohteista valittuihin pilottikohteisiin se on myös hallituksen kärkihankkeita työssä otetaan huomioon myös vesistöjen muun käytön ja hoidon tarpeet kuten vesien hyvän tilan tavoitteet tulva ja kuivuusriskien hallinta virkistys ja matkailukäyttö sekä uusiutuva energia

uusi kalastuslaki tulee voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista ja sen keskeisin muutos on kalastuksenhoitomaksun ja viehekalastusmaksun yhdistäminen yhdeksi valtakunnalliseksi kalastonhoitomaksuksi joka oikeuttaa viehekalastukseen koko maassa erityiskohteita lukuun ottamatta petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi varattu määräraha kasvaa kolme pilkku seitsemän miljoonaa euroa jotta petovahinkojen täysimääräinen korvaaminen olisi mahdollista korotus mahdollistaa sen että korvauksiin ei enää tarvita

lisää määrärahoja näin uskomme kaksi erilliskysymystä suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö otson yhtiöittäminen ei sisälly vielä talousarvioesitykseen mutta lakiesitys ollaan tuomassa eduskuntaan tänä syksynä otso siis siirtyy valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön ohjaukseen ja tätä edellyttävät toimenpiteet saadaan valmiiksi siten että otson yhtiöittäminen tapahtuu ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakuusitoista mutta lakiesitys tulee todella jo nyt syksyllä metsähallitus lainsäädännön muuttamisesta on niin ikään tarkoitus saada esitys nyt syksyn aikana eduskuntaan ja ne muutokset mitä se tuo valtion talousarvioesitykseen tuodaan talousarvioesityksen täydentämisen yhteydessä

kiitoksia ministeri pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat ottaa kantaa maa ja metsätalousministeriön sektorin talousarvioesitykseen varaamaan viidennellä painikkeella yhden minuutin mittaisia puheenvuoroja näissä puheenvuoroissa aloitetaan ensiksi maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenten ja ensimmäisen puheenvuoron käyttää puheenjohtaja edustaja leppä
rouva puhemies maa ja metsätalous on keskeisessä roolissa hallituksen tavoitteissa biotalouden edistämisessä ja on oleellisen tärkeä asia samoin se on myöskin siinä miten me pystymme suomen kauppa ja vaihtotaseen vajeita kohentamaan ja myös siinä millä tavoin me pystymme vastaamaan myönteisellä tavalla ilmasto ja ympäristövaikutuksiin

haaste ja se on se on myöskin mahdollisuus nyt on tullut ongelmaksi tietenkin maatalouden kannattavuus eikä ainoastaan kannattavuus vaan myöskin se maksuvalmiuden heikkous joka tiloilla on siinä mielessä on äärimmäisen hyvä että ministeri tiilikainen on sekä lisätalousarviossa että myöskin terveisinä ja tuomisina tuolta eun komission kanssa käydystä keskustelusta tuonut ne rahat jotka nyt käytetään ripeästi tähän työhön ja sen lisäksi tuonut merkittävän

arvoisa rouva puhemies ensin on pakko sanoa aivan kuten edustaja leppä sanoi että maatalouden kannattavuus ja maksuvalmiustilanne on erittäin huolestuttava jos minä tuon vähän numeroita tänä vuonna kaksituhattaviisitoista jää suurin piirtein neljäsataa miljoonaa markkinatuloja saamatta jos me vertaamme vuosiin kaksituhattakaksitoista ja kaksituhattakolmetoista ja sen lisäksi siirretään sataviisikymmentä viiva kaksisataa miljoonaa euroa tukia ensi vuoteen ja tämä tietenkin aiheuttaa sen ongelman rehellisyyden nimissä on pakko sanoa että tämä ei ole nykyisen hallituksen syy eikä nykyisen ministerin syy vaan tässä on muut asiat jotka vaikuttavat tähän huomaan sanonut sen julkisuudessa ja sanon sen myös salissa että tämä hallitus ja ministeri tiilikainen näkee maatalouden ongelmat ja yrittää parhaansa minulla on parannuskeinoja mutta nyt minun puheenvuoroni loppuu palaan siihen

tämän hallituksen sisällä poikkihallinnollisiin tarkasteluihin eli puhutaan ympäristöpuolella ja asuntopuolella nimenomaan siitä ja me rakentamisen osalta tiedämme että temin puolella on hyviä hankkeita puutalorakentamisen kehittämiseksi kuinka te maa ja metsätalousministerinä näette sen että meidän pitää sahojen toimintaedellytyksiä kehittää niin että tariffijärjestelmä siellä sähköntuotannon osalta voisi tulla kannattavammaksi ja niin että sahat myös voisivat ilman että heidän tarvitsee satoja kilometrejä tätä biomateriaalia viedä johonkin muualle poltettavaksi keskittyä siihen ja parantaa omaa tulostaan siten että se myös palvelisi tätä puurakentamisen tavoitetta ja sitä kautta saataisiin enemmän tehoja tähän koneeseen nimenomaan tätä poikkihallinnollisuutta ja sitä valmiutta

rouva puhemies biotalouden puhuttiinpa nyt sitten metsistä maataloudesta tai laajemmin koko kiertotaloudesta senhän odotetaan tuovan lisää kasvua työllisyyttä ja vientiä haluan huomiona tuoda tähän keskusteluun vielä kuitenkin sen että tähän tähän tavoitteeseen sopii hiukan huonosti alan tutkimuksen resurssien voimakas leikkaus tämä koskee muun muassa juuri suuren organisaatiomyllerryksen läpi käynyttä luonnonvarakeskusta ja ja sinne tehdään nyt lisää niitä leikkauksia noin kaksikymmentäviisi prosenttia mutta yhdeksänkymmenen miljoonan euron siirto maatilatalouden kehittämisrahastoonhan on hyvä uutinen tässä tilojen heikossa kannattavuustilanteessa haluan kuitenkin kuulla ministerin näkemystä siitä kun siellä pystytään varmastikin kaikenlaisia rakennusinvestointeja tekemään vain näitten näitten yhteiskunnan tukien turvin tässä tilanteessa

miten huolehditaan että maatilatalouden energiainvestoinnit myös lähtevät liikkeelle sehän on pääsiassa temin hallinnonalaa mutta varmaan siihen täytyy maatalousministeriönkin puolelta hiukan potkua laittaa lisää

puhemies ensiksi täytyy onnitella ministeri tiilikaista teidän hallinnonalanne kuuluu juha sipilän hallituksen budjettiesityksen voittajiin kun suhteellinen säästö muilla hallinnonaloilla on keskimäärin kolme pilkku seitsemän prosenttiyksikköä niin maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla se on vain kolme prosenttiyksikköä eli hieman vähemmällä nyt päästään ja kun vielä huomioimme sen että biotalous kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin ja kehittämisrahasto makeraa pääomitetaan yhdeksälläkymmenellä miljoonalla eurolla niin satsaus on varsin tuntuva ja varmasti perusteltu kysyisin ministeriltä kuitenkin kun yhteisin varoin nyt näitä investointeja tehdään millä tavoin te aiotte varmistaa sen että näitten investointien vaikuttavuus on suurin mahdollinen meidän tulee perustellusti satsata erityisesti nuoriin viljelijöihin ja aktiiviviljelijöihin millä tavoin te aiotte huolehtia siitä että nämä satsaukset investointimäärärahat kulkeutuvat juuri niille tarkoitettuihin oikeisiin kohteisiin jotta niiden vaikuttavuus on suurin

kalastuslaki ja sitä tarkentava kalastusasetus ovat vielä kesken verkkokalastuksessa pidetään vähän ihmeellisenä sitä että olisi tulossa kahdensadanneljänkymmenen metrin verkkokalastusrajoitus kotitarvekalastajalle mielestäni tämä on tarpeetonta koska monessa järvessä ei ole nytkään verkolla kalastavia kalamiehiä tämä sama rajoitus on myös venekohtainen eli jos veneessä on kolme kalastajaa niin heillä on yhteinen rajoitus kaksisataaneljäkymmentä metriä tähän pitäisi vähintään saada muutos myös se että ely keskus voi myöntää luvan ammattikalastajalle ilman kalastusalueen lupaa kalastaa kuulostaa varsin erikoiselta jos minulla on puutarha ja siinä porkkanoita niin miten joku voi myöntää luvan jollekin toiselle käydä hakemassa ne porkkanat sieltä pois pidän asiaa erikoisena

alhaiset tuottajahinnat kustannusten kasvaminen tukien maksatusrytmin muuttaminen sekä poikkeukselliset sääolosuhteet ovat sysänneet nyt useat maatilat ja viljelijät akuuttiin kassakriisiin sen takia yhdyn täällä esitettyihin kiitoksiin ministeri tiilikaiselle että saitte luvan nostaa luonnonhaittakorvauksen ennakkomaksuprosenttia ja etenkin tervehdin ilolla uutista että näiden tukien maksatus alkaisi jo ensi viikolla tämä on erittäin hieno asia ja se osaltaan helpottaa tätä akuuttia tilannetta

maaseutuhallintoviranomaisilla lienee prosessi nyt hallinnassa vai onko sekä onko ensi vuodelle budjetoitu tarpeeksi resursseja jotta tukivalvonnat ja maksatukset eivät ainakaan resurssipulan vuoksi lykkääntyisi ensi vuonna

puhemies kiitoksia ministerille jälleen kerran näistä hehkuvista biotalouden eri väreistä ja erityisesti myös siitä sinisestä biotaloudesta tässä kalaravinnollahan meillä on myös mahdollisuus korjata tätä negatiivista elintarvikekauppatasetta se on se kotimainen kala lähiruokaa toisin kuin norjan kassilohi mutta petopolitiikasta minä haluan toistaa tässä mitä edustaja ala nissilä toi esille etelä suomen ongelmista pohjois suomessa se on aivan sama meille näitä yhteydenottoja on tullut todella paljon huolestuneilta kansalaisilta toivon että tätä kautta ne menevät myös myös ministerille ja sitä kautta myöskin vielä sinisen biotalouden puolelta terveiset että perämeren kalastajat muistuttavat edelleen niistä hylkeistä ja hyljekannan voimakkaasta kasvusta mutta sitten vielä metsähallitus lainsäädäntö tämä kirjattiin hallitusohjelmaan niin että johtamisjärjestelmää selkeytetään minä todella toivon että kun hallitusohjelman läpi leikkaa tämä byrokratianormien purku niin myös tämä laki metsähallitus laki tulee tässä hengessä ja emme emme sitä kautta saa liikasääntelyä joka ei suinkaan sitten palvelisi tätä meidän metsäpolitiikkaamme

arvoisa puhemies meillä lainausmerkeissä kaksi kehitystrendiä kulkee kulkee vähän eri eri suuntaan biotalous on hallitusohjelmassa iso strateginen tavoite meillä on on erittäin kovat odotusarvot uusista työpaikoista nimenomaan biotalouteen luonnonvarojen varaan mutta toisaalta tämän yhteiskunnan keskittyminen etenee aika rajullakin tavalla ja on edennyt erittäin erittäin rajulla tavalla syyt ovat osittain osittain poliittisia tästä ministeri tulee kysymys mitä me voisimme tehdä jotta nämä kaksi suuntaa menisivät samaa tahtia eteenpäin eli tavallaan tämä yhteiskuntarakenne myös pystyisi tukemaan tätä meidän isoa biotalouden työllistävää

arvoisa rouva puhemies eläinten hyvinvointikorvausten määräraha nousee ensi vuoden vuoden budjetissa kuuteenkymmeneenseitsemään kahdeksaan miljoonaan nykyisestä kuudestakymmenestäviidestä miljoonasta ministeriön mukaan tavoitteena on tuotantoeläinten lajinmukaisemman hoidon edistäminen ja viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tämä on positiivinen asia

maa ja metsätalous on kuten täällä edustaja leppä ja muut ovat todenneet biotalouden perusta ja oman ruokahuoltomme perusta on hyvä että makeraan on nyt saatu todella lisää rahoitusta on hyvä että maksatuksia nopeutetaan ja myöskin verotuspuolella ehkä tapahtuu ennen pitkää myönteistä ja normeja puretaan nyt on sitten taisteltu kuitenkin jotain apua tähän akuuttiin tilanteeseen meillä on todella monta ongelmaa nyt päällekkäin on tuo venäjän tilanne joka painaa hintatasoa alas koko euroopassa on huonot huonot säät tänä vuonna on yleensä markkinoiden halpuuttaminen varsinais suomessa sikataloudessa kasvintuotannossa on tämä kannattavuuskriisi joka täällä on mainittu tässä on tehty paljon herra ministeri mutta vielä meidän pitäisi tehdä enemmän tilanteen korjaamiseksi taistella siellä eussakin sen suhteen että me todella kärsimme eniten tuosta venäjän kaupan tilanteesta joka toivottavasti nyt lähtee korjaantumaan tänäänkin ukrainassa on kokouksia mitä me voisimme vielä

kannan yhtä lailla edustaja lepän ja ja edustaja nylundin kanssa huolta maatilatulojen tippumisesta ja koko alan kannattavuudesta olemme saaneet kuulla toki eu säädösten vaikutukset venäjän vaikutukset sääolosuhteiden vaikutukset ja ostovoiman heikkenemisen vaikutukset tässä tilanteessa mietin kuten edustaja myllykoskikin nosti esiin tätä poikkihallinnollisuutta miten maatilallisille muun muassa uusiutuvan energian kautta luoda uusia elinkeinomahdollisuuksia minkä verran teette muun muassa olli rehnin kanssa yhteistyötä jotta uusiutuvasta energiasta biotaloudesta yhä enemmän saataisiin niitä lisäelinkeinoja toinen asia on sitten kun venäjän

ja sitten ministeri vastaa viisi minuuttia olkaa hyvä

puhemies moni edustaja kuvasi tämän maatalouden kannattavuus ja maksuvalmiustilanteen kriittisyyden ja sitä se todellakin on eli kaikki selvitykset osoittavat että tämä vuosi on todella vaikea jopa keskimäärin

jos kasvinviljelytiloilla lihatiloilla nollatulokseen pääsee eli viljelijä ei saa palkkaa eikä pääomalle korkoa vaan niin sanotusti syödään pääomia sitten kuluva vuosi ne

toimet mitä tässä on tehty toki ovat aina vain rajallisia suhteessa näihin menetyksiin ei mikään kriisipaketti tai tukien maksun aikaistaminen ole tietenkään riittävä toimi mutta saimme eusta mahdollisuuden maksaa korkeampia tukiennakoita ja saimme sen ensimmäisenä eu maana muuten täytäntöön saakka vietyä eli kaksi viikkoa sitten tehtiin eussa päätös ensi viikolla meillä on

varmistaa että rahat menevät vaikuttavasti se tärkein varmistus on se että näillä investointituilla aina katetaan kuitenkin vain murto osa siitä investoinnista ja pääosan viljelijä joutuu hakemaan velkana rahoituslaitoksilta käyttämään omia pääomia kyllä silloin kun on pääosin omat rahat tulessa jokainen varmasti maatalouden saralla miettii aika tarkkaan mihin lähtee investoimaan

erittäin iloinen siitä että euroopan kalatalousrahaston sääntöjä saatiin sillä tavalla sanoisiko tarkastettua että itämeren kalasta kalajauhoa tekevän tehtaan investointi on nyt suomessa käynnissä eli pystytään tätä itämeren kalaa hyödyntämään meidän kalojen ruokinnassa ja sillä tavalla saamaan ravinteita pois merestä ja tämmöistä suljettua kiertoa se on erinomainen askel sitten kysyttiin näistä poikkihallinnollisista energiapuolen mahdollisuuksista maatiloilla edustaja myllykoski otti erittäin tärkeän asian esille ja se on tämä että miten sahat pysyvät tässä biotalouden kasvussa mukana jotta puumarkkinat toimivat kyllä tuota sahojen energiantuotannon tukea nythän se ei ole toiminut täytyy katsoa tuossa ilmasto ja energiapolitiikan päivityksen yhteydessä ja myös muuten se huoli siitä miten maatilat voivat olla mukana uusiutuvan energian tuotannossa halu on toki hallituksella suuri että tähän suuntaan pystytään entistä paremmin menemään edustaja halmeenpää otti esille tämän huolen biotalouden tutkimusmäärärahoista luonnonvarakeskuksen osalta todellakin viime kaudella mittavia leikkauspäätöksiä jotka nyt realisoituvat syken osalta on niin ikään aiempia päätöksiä ja ja pikkasen lisääkin tulossa kannan aivan samaa huolta ja nyt olisi tärkeää että kun näitä voimavaroja on irrotettu sinne strategisen tutkimuksen rahoittamiseen se on osasyy näihin tutkimuslaitosten leikkauksiin niin strategisen tutkimuksen rahoituksella katsotaan että tämä biotalous kiertotalous puhtaat ratkaisut ovat juuri niitä tulevaisuuden aloja joihin sitten allokoidaan taas tätä tutkimusrahaa tämä on suuri huoli ja olen iloinen että siitä kuullaan täällä edustaja kulmala otti esille nämä kalastusasetuksen yksityiskohdat kuten totesitte asetusta valmistellaan ja niihin toivon mukaan ehditään vielä palata edustaja petopolitiikasta tässä jo vähän puhuttiinkin ei riitä että meillä on korvauksiin rahaa vaan kyllä petopolitiikan täytyy olla myös sen kaltaista että pystytään ennalta ehkäisemään suurpetojen aiheuttamia vahinkoja ja samalla pitämään tietysti huoli että kanta on toivotulla tasolla ja elinvoimainen metsähallitus lain uudistamisesta

sitten debatti vielä jatkuu täällä on muutamia puheenvuoroja vielä pyydetty ja lisää näyttää tulevan otetaan nyt kuitenkin siinä järjestyksessä missä on pyydetty elikkä siellä on seuraavaksi edustaja hoskonen arvoisa rouva
puhemies muutama huomio ensinnäkin on erittäin hyvä asia että makeraan maaseudun kehittämisrahastoon tulee rahaa lisää vuosina kaksituhattaviisi viiva kaksituhattayksitoista tuli yli kolmesataa miljoonaa ja sitten se oli edellisen aikana lähes nollissa ja nyt saadaan lisää on syytä muistaa kaikkien suomalaisten että tässä maassa investoidaan maatalouteen lähes miljardi joka vuosi se pitää yllä erittäin vahvaa rakennusteollisuuden raaka ainetuotantoa

arvoisa rouva puhemies kyllähän tässä maa ja metsätaloussektorin alalla näkyy kirkkaasti se hallituksen tavoite biotaloudesta ja luonnonvarojen kehityksestä ja käytöstä haluaisin kiittää ministeriä ensinnäkin kesäisestä vierailusta tornionjoella yhdessä ruotsin kollegan kanssa ja niinpä kysymykseni tietenkin liittyy lohiregaleen yllättäen ja siihen miten voi olla edelleenkin mahdollista että suomen valtio tällaista satoja vuosia vanhaa kruununoikeutta käyttää kun ei sitä edes ruotsissa enää enää valtiolla ole mikä on lohiregalen tilanne ja missä vaiheessa tämä juha joonan tutkimus jota maa ja metsätalousministeriö on rahoittanut meinataan tuoda sitten maatalousvaliokunnalle ja sitä kautta keskusteluun lohiregalen tulevaisuudesta ja sen purkamisesta kiitoksia

metsätalouden kysymyksistä ministeri varmaan tietää mitä tapahtui keuruulla rautovuoressa viime talvena siellä metsähallitus alkoi hakata vanhan varuskunta alueen ympäriltä jopa kaksisataakaksikymmentä vuotiasta metsää pois

voi todeta että maa ja metsätalousministeri ympäristöministeri tiilikainen on on hyvin vahvasti aloittanut kautensa ja kyllä kaikki jotka toimivat luonnonvarojen kanssa ovat pitäneet hyvänä tätä yhdistelmää ja ja toivottavasti nämä kaikki hienot hallitusohjelmakirjaukset etenevät

nyt aiotaan sitten jatkossa tehdä toinen kysymykseni liittyy sitten tilusjärjestelyihin me kaikki tiedämme miten tärkeää maatalouden tuottavuudelle on peltolohkojen kasvattaminen ja katsoin budjettikirjasta että nettomääräraha olisi noin kaksi miljoonaa tilusjärjestelyitten tukemiseen jatkossa koen sen kyllä hyvin riittämättömänä että saadaan nuoret jatkamaan maatiloja täytyy tuottavuutta nostaa kehittää maataloutta miten tilusjärjestelyjen rahoitus jatkossa

poikkihallinnollisuus on äärimmäisen tärkeä asia ja yksi poikkihallinnollisuuden ilmentymä on se että myöskin tuonne markkinoille me tarvitsemme pelisäännöt jotka ovat nykyaikaa tätä päivää siellä on meidän kilpailulaistamme paljon sellaisia tulkintoja kilpailuviranomainen ylläpitää jotka eivät vain ole nykyisen markkinatilanteen mukaisia tähän tarvitaan muutos ja se on ministeri lindströmin ja ministeri tiilikaisen keskeinen asia tuolta osin joka on myöskin kirjattuna hallitusohjelmaan että se saadaan kuntoon että tuottajahinta ei ole vain jäännöserä vaan se on oikeudenmukainen osuus myöskin viljelijälle ja se toinen asia julkisten ruokahankintojen osalta ei voi olla enää niin

tuottajilta vaadittavien normien mukaisella tavalla se ei ole reilua se ei ole reilua kun me valtion taholta olemme normit luoneet suomalaiselle tuotannolle kyllä niiden pitää olla samanlaiset tänne tuotavalle ja julkisessa ruokapalvelussa käytettävälle ruuan raaka aineelle puhemies lopuksi sujuvammasta hallinnosta on äärimmäisen tärkeää että sitä saadaan aikaan ja hallinto oikeasti toimii niin että keskiössä on eikä hallinto

arvoisa puhemies hartaana toiveena että vielä voitaisiin jättää paperit ovat niin täynnä tavaraa mitä haluaisin ministeriltä kysyä elintarvikkeiden viennin osalta meillä on nyt erittäin hankala tilanne minä toivoisin että että sinne budjettiin löytyisi rahaa siihen että me me voisimme käynnistää tämmöisen nimisuojakampanjan jotta me pääsisimme meillä enemmän tuomaan niitä hyviä elintarvikkeita joita meillä on eri puolilla suomea samanlaisella koostumuksella tehtyjä jotta me voisimme saada niitä euroopan markkinoille

ministerin avoimuutta tulla eduskuntaryhmiin metsähallitus lain tiimoilta se herättää paljon huolia ja toivon että olette sitten paitsi kuulemassa myös ottamassa sieltä evästyksiä matkaan se on koko eduskunnalle erittäin tärkeä kysymys tämä metsähallitus puhemies kahteen asiaan porotalous ei tässä budjetissa ole mikään merkittävä asia noin miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan mutta asiana se on kovin ristiriitoja herättävä kysyisinkin ministeriltä onko teillä aikeita tarttua poronhoitolain uudistamiseen nyt kun tämä vanha paimentolaiselinkeino on laajentunut kaupunkimaisillekin alueille se herättää paljon ristiriitoja kun porot palkivat ihmisten pihoilla ja teillä näitten ristiriitojen välttämiseksi olisi varmaan lainsäädäntöä syytä päivittää haluaisin puhemies kiinnittää huomiota myös suomen neljä h järjestön rahoitukseen taas kerran budjetissa on leikkauksia neljä h n nuorisotyöhön ja tällä kertaa ikävä kyllä suurimmat leikkaukset ikinä kahdeksansataaviisikymmentäseitsemäntuhatta euroa toivoisin että ministeri voisi muuttaa tämän ikävän perinteen joka tässä on ollut että aina eduskunta joutuu nämä rahat järjestämään onko teillä valmiutta tulevina vuosina tätä tarkastella

ministeri tiilikainen vastasi viime puheenvuorossa aivan oikein että käytännössä on täysin mahdotonta paikata maatalouden menetykset valtion budjetilla mutta yksi keino joka toimii erittäin nopeasti on minun mielestäni olemassa ja edustaja leppä nosti sen esille nimenomaan elintarvikehankinnat muistaakseni ne ovat useita satoja miljoonia vuodessa jopa yli neljäsataa miljoonaa ja jos valtio ja myös kunnat asettavat samat laatukriteerit julkisille elintarvikehankinnoille kuin mitä me vaadimme omilta viljelijöiltä ja ruokateollisuudelta hinta nousee aivan varmasti tietenkin siellä on tietynlainen kustannusvaikutus se nähdään budjetissa ensi vuonna ainakin mutta tämä mitä me nyt teemme on kaksoismoraalia eli asetetaan tietyt vaatimukset suomalaisille viljelijöille mutta sitten kun valtio ja kunnat ostavat samat eivät

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ministerille tästä mahdollisuudesta että tulette eduskuntaryhmiin vien varmasti tämän terveisen perussuomalaisten eduskuntaryhmään vielä haluan korostaa kuitenkin sitä että kun nämä valtion metsät ovat tuolla pohjoisessa ja se pohjoinen erityisyys siellä tunnetaan ja osataan ja on pitkät kokemukset sitä käyttää niin toivon mitä sääntelyä nyt sitten tehdäänkin että se tuottaa ihan aidosti lisäarvoa valtion metsille mutta sitten tähän hallitusohjelmaan ja siihen että muistaakseni nyt myös julkinen sektori on kirjattu sinne strategiseen hallitusohjelmaan osana biotalouden edistämistä eikö vain kyllähän myös elintarviketuotanto on vahva osa biotaloutta tästä kyllä keskusteltiin myös viime kaudella ja aika herkästi se pallo nakataan kuntaan että kyllähän hankintalaki antaa jo mahdollisuuden mutta kun ilmeisesti sitä ei silti käytetä mitkä ne mahdollisuudet ovat millä tavalla julkinen sektori saadaan vielä enemmän mukaan biotalouden edistämiseen vaikkapa siihen kotimaiseen elintarviketuotantoon mutta myös muuhun

arvoisa puhemies yhdyn täällä jo aiemmin esitettyihin kiitoksiin ministeri tiilikaiselle liittyen hänen terhakkuuteensa rakentamisen ja maataloudenkin säätelyn helpottamiseksi rakentamisen säätelyn purkamiseen liittyviä lakimuutoksia on jo tulossa lausunnolle ja toivottavasti jatkoa seuraa jo tiedossa olevien esitysten lisäksi niin ympäristöministeriön kuin maa ja metsätalousministeriön puolelta lainsäädäntö muuttuu ja hyvä niin mutta miten ministeri linjaa sen ja miten hallitus aikoo ohjata ely keskuksia ja varmistaa sen että tulkinnat ely keskuksissa tulevat vastaamaan hallituksen ja eduskunnan tekemiä linjauksia ja tavoitteita ja että etenkin tulkinnat olisivat samoja kaikissa ely keskuksissa eri puolilla maata elävän elämän kokemus kun on ollut sen suuntaista että vika ei tähänkään saakka aina ole ollut suinkaan lainsäädännössä vaan lainsäädännöstä tehdyissä tulkinnoissa

rouva puhemies tietysti me olemme paljosta aivan samaa mieltä tässä salissa ja ministerinkin kanssa mutta huoliahan me tänne hieman tuomme se kai on tarkoituskin nostan erään asian josta ei ei minun korviini ole vielä keskustelua kantautunut joka myös liittyy maatilatalouden kannattavuuteen mutta siitä näkökulmasta että juuri tässä tilanteessa tilallisten jaksaminen ja voimavarat ovat hyvin tiukilla sen takia haluan nostaa esiin maatalousyrittäjien lomituspalveluihin kohdistuvat leikkaukset ja ja esittää huoleni niistä jos puhemies sallii ihan lyhyesti vähän ympäristöministeriön alalle kun puhuttiin sinisestä biotaloudesta tässä puhutaan siis silloin puhtaista vesistä meillä on myös ne likaiset eli ruskeat vedet silmääni pisti tuolta että vesien ja ympäristönsuojelun edistämisestä rahoitus tippuu reilusta kymmenestä miljoonasta eurosta vajaaseen kuuteen keskeinen tekijähän siinä on siirtoviemärihankkeet joiden rahoitus lakkaa kokonaan ja siitä haluaisin hieman kuulla jos mahdollista mutta joudun kyllä lähtemään valitettavasti

arvoisa rouva puhemies olisin vielä joiltakin osin kysynyt kun kemera rahoitusta on kavennettu ja nyt joudutte tekemään ratkaisuja toivoisin että tässä päätöksenteossa huomioisitte sen että edellisen hallituksen aikana rajasimme pinta alatukien osalta aktiiviviljelijöiden logiikan perusteella että alle kolme hehtaaria oli se raja ja nyt se nousi viiteen hehtaariin nyt jos koskaan olisi tärkeätä nämä peltoalueet eivät risuttuisi vaan ne metsitettäisiin siinä mielessä toivoisin että nähtäisiin nyt tämä isojen hehtaarien määrä niin että ne eivät vain luonnollisesti lähde kasvamaan pajukkoja vaan ne metsitettäisiin että sinne riittäisi sitä rahaa se olisi sitä uutta kestävää biotalouden raaka ainehankintaa ja siihen satsaamista ja toivon todella että tähän puututaan lopuksi olen samaa mieltä edustaja pelkosen kanssa asiamiehen toivon todella että se raha

rouva puhemies kaksi kysymystä tai ehkä ensimmäinen on enemmän omaa pohdiskelua metsäpalveluita tuottavan ja tarjoavan otson yhtiöittäminen tarvitseeko suomalainen metsätalous jatkossa valtio omisteista otsoa toimijaksi mutta sitten tähän yksittäiseen tai laajaankin toimijakenttään eli suomen kylätoimintaan nythän budjettiesitys jos oikein katsoin leikkaa suomen kylätoiminnan budjettivaroja noin kuusikymmentä prosenttia kylätoiminta on kuitenkin maaseudun aktivoijana kohtuullisen merkittävä hyvä toimija ehkä muotoilen kysymyksen sillä tavalla että miten ministeri näkisi tai voisi arvioida millä tavalla suomen kylätoiminnan toimintaedellytykset pystyttäisiin varmistamaan

maatalouden ahdinko ja tukien riittävyys ovat herättäneet keskustelua ja mikäli olen oikein ymmärtänyt siitä mitä muutama aktiivinen maanviljelijä on hieman ärtyneenä minulle minulle viestinyt niin osalla maatiloista harrastetaan niin sanottua näennäisviljelyä näillä tiloilla ei siis käytännössä tehdä mitään ulosmyyntiä toteuttavaa maataloustointa esimerkiksi maidon tai viljan myyntiä kyseisillä tiloilla saatetaan harjoittaa maataloutta vain sen verran että saadaan kuitattua eu tuet esimerkiksi kylvämällä ja niittämällä pellot ja tuotos ei mene tällöin välttämättä minnekään vaan saatetaan niittää tai kyntää paikalleen arvoisa puhemies erityisesti näinä niukkuuden aikoina maatalouden tukirahat olisi tarpeen ohjata aktiiviviljelijöille jotka jotka tekevät työtä elääkseen ja mielestäni jokaisen tilan pitäisikin pystyä osoittamaan että sillä on ulkoa saatavaa liikevaihtoa tukien maksun edellytyksenä pyytäisin arvon ministeriltä kannanottoa tähän asiaan
vielä yksi puheenvuoro on pyydetty tähän debattiin ja sen jälkeen sitten ministeri vastaa katsotaan onko sitten tarvetta kysyä vielä jotain ja sieltä tulikin heti lisää nyt kuitenkin annetaan puheenvuoro edustaja viljaselle sen jälkeen ministeri ja sen jälkeen katsotaan sitten onko tarvetta muutama on jo
arvoisa puhemies täällä on jo muutamassa puheenvuorossa viitattu luonnonvarakeskuksesta tehtäviin säästöihin kysyisin siihen liittyen onko hallituksella ja ministerillä suunnitelmaa tutkimusosaamisen säilyttämiseksi suomessa siinä tilanteessa kohdistamaan semmoisiin toimintoihin mitkä ovat kenties ainoita alallaan suomessa jotta tämä toiminta voisi jatkua vaikka yksityisen toimijan toimesta niin että valtio myisi tuotantotilat yksityiselle toimijalle jotta esimerkiksi tutkimustoiminta voisi jatkua tiedän tästä erittäin hyvän ja läheisen esimerkin vihdin vakolassa tehdään maatalouskoneiden sertifiointia jotta suomalaiset koneet voivat saada hyväksyttävyyden koko eun alueelle jos tämä nyt vakolassa loppuisi suomessa ei olisi ainuttakaan toimijaa joka voisi antaa laatutakuun ja eu kriteerit täyttävän sertifioinnin ja se olisi erittäin raskas isku suomalaiselle maatalouskoneita ja laitteita valmistavalle teollisuudelle tässä huoli on tietysti se että toivomme että tämä toiminta jatkuu valtion ylläpitämänä mutta jos näin ei syystä tai toisesta ole mahdollista jatkaa niin huolehtiihan valtio siitä että tämä yksikkö voi siirtyä eteenpäin tiloineen ja toimijoineen niin että sillä on olemassaolon edellytykset toiminta on sinällänsä kannattavaa tuottaa jopa positiivista taloudellista tulosta
sitten seuraavaksi ministeri ja vastausaikaa viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa puhemies

tässä aiemmin edustaja pelkonen ja jotkut muutkin edustajat ottivat esille tämän eläinsuojeluasiamiehen edustaja tuppurainen puhui neljä h sta edustaja korhonen kylätoiminnasta ja monia muitakin näitä säästöjä olette aivan oikein sieltä budjetista löytäneet ja bonganneet ja ne kertovat juuri siitä että kun säästämään joudutaan silloin oikeastaan ei jää koskematonta kohtaa

jos eduskunnalla on mihin tahansa näistä tarkoituksista mahdollisuus lisäyksiä tehdä en ainakaan ole sitä vastustamassa aiemmin tässä edustaja korhonen pohti tätä biotalouden ja yhteiskuntarakenteen suhdetta ja en ehtinyt siihen vielä silloin vastata mutta tämä on tärkeä kysymys mitä se biotalous on se on poisoppimista fossiilitaloudesta ja fossiilitalouden logiikka on se keskittämisen logiikka missä energiantuotantoa teollisuutta asumista palveluja ja niinpäin pois pannaan nippuun joka toimii fossiilisella energialla ja talous pyörii biotalouden logiikka on hajautetussa tuotannossa koska ja raaka aineet tuotetaan laajasti eri puolilla ja sen soisi näkyvän kyllä tässä yhteiskuntapolitiikassa ja yhdyskuntarakenteessa nimittäin keskittäminen ja biotalous aika huonosti istuvat keskenään yhteen tärkeä huomio

monet edustajat ottivat esille tämän viennin ja tuonnin suhteen ja mahdollisuudet käyttää suomalaista ruokaa julkisessa taloudessa tosiaan siellä joitain pieniä vientipanosten lisäämisiä on ja tässä on tärkeätä huomata se että silloin kun suomesta lähdetään eu markkinoitten ulkopuolelle aika usein siellä maissa on heidän oma byrokraattinen elintarviketurvallisuusjärjestelmänsä ja meidän yritysten on pystyttävä osoittamaan että se suomalainen ruoka mitä me pidämme suunnilleen maailman parhaana

vastaanottomaan edellytykset ja tässä joudumme pikkasen tekemään sitä jumppaa että meiltä on sopivat propuskat matkassa menköötpä sitä elintarvikekauppaa tekemään yritykset sitten mihinpäin hyvänsä tätä palvelua pyritään parantamaan mutta sama pätee myös sitten tähän tuontihommaan ja mahdollisuuteen oikaista kauppatasetta sillä tavalla että julkisissa keittiöissä korvattaisiin tuontia kotimaisella nämä olivat äärimmäisen tärkeitä huomioita jos me edellytämme esimerkiksi eläinsuojelun ja ympäristönsuojelun nimissä korkeaa standardia suomalaiselta tuotannolta niin vastaavasti julkinen puoli kilpailuttaa näitä hankintoja

suomalaisten standardien täytyy täyttyä olkoon mistä maasta hyvänsä sitähän juuri meiltä näillä vientimarkkinoillakin edellytetään eun ulkopuolella

edustaja kulmuni tiedusteli tästä lohiregalesta ja sen verran tuolla maanmainiolla reissulla tornionjoella opin naapurin ministerin kanssa siellä tavattiin että tämä on äärimmäisen pitkä ja monisyinen asia ja ja niinpä en vielä lupaa siihen ratkaisua se juontaa muutamien vuosisatojen takaa mutta hyvät edustajat

myös tätä tilusjärjestelyasiaa kun säästettävä on niin säästettävä on nimisuoja asiat liittyvät tähän viennin vahvistamiseen porotalouslaista nyt on parempi että en vielä sano mitään tuosta aikataulusta miten se uudistus etenee edustaja korhonen otti sitten esille sen tarvitaanko valtionyhtiö tänne metsätalouden puolelle nythän tuo otson toiminta on pitkälti metsäteiden rakentamiseen suometsien kunnostukseen liittyvää osaamista mikä heillä pitkällä historialla on markkinat näyttävät ajastaan mikä on tuo otson mahdollisuus ja tuleeko muita toimijoita samalle kakulle mutta nyt toiminta on joka tapauksessa korkeatasoista ja on edellytykset käynnistää se yhtiöittämällä edustaja savio otti esille tämän viljelijöitä askarruttavan silloin kun on on tiukkaa miten tuet voitaisiin kohdistaa aktiiviviljelijöille esimerkiksi tämä viime keväänä lanseerattu uusi ympäristökorvaus houkutteli ehkä yllättävänkin paljon viljelijöitä tekemään sinänsä ympäristön kannalta hyviä toimia mutta samalla se on ikään kuin sitten pois täältä aktiiviviljelyn tuesta ja tämä huoli on otettava vakavasti myös eu tasolla kun seuraavaa eun maatalouspolitiikan uudistusta aletaan lähivuosina jo valmistella
arvoisat edustajat täällä on vielä ainakin yksi debattipuheenvuoro pyydetty onko nyt muilla tarvetta kysyä sillä aikaa kun edustaja myllykoski esittää kysymyksen tai kommentoi muut voivat vielä painaa viides painiketta ja sen jälkeen

siirrytään sitten puhujalistaan

arvoisa

ministeriltä ja tiedustella ministerin kantaa siihen kun hallitusohjelmassa on kuitenkin perikuntien osalta joitakin suunnitelmia kuinka metsiä ja metsälöitä yhdistellään

mitenkä me voisimme tehdä kustannustehokkaasti niin että valtion ei tarvitse tavallaan laittaa siihen varoja eli yhteismetsien syntymistä edistettäisiin nykyistä tehokkaammin olisiko meillä joitakin semmoisia verohoukuttimia joita me voisimme tässä kohtaa käyttää jos meillä on viisikymmentätuhatta suomalaista metsänomistajaa jotka eivät tiedä omistavansa metsää meidän jotenkin pitäisi tätä toimintaa jollakin tavoin edistää vielä lopuksi onko niin että jos teen vuonna seitsemäntoista toimenpidealoitteen suomenhevosen jalostuspalkkion ja ja varsapalkkion niin ministeri taputtaa käsiään että suomalainen talvisodan sankari saa arvoisensa kohtelun

kysyn vielä siitä metsätalouspuolesta ihan en näihin hevosjuttuihin lähde tässä näin

ennen kaikkea jos metsähallitus menee tekemään uusia hakkuita niin tehtäisiin ne luontoselvitykset koska rautovuoren tapauksessa keuruulla kävi ilmi myöhemmin että siellä ei ollut tehty luontoselvityksiä asianmukaisesti ja myöhemmin sitten huomattiin että oho hups näin pääsi käymään ja sekin myönnettiin vasta pitkällisten vääntöjen jälkeen uskoisin että koko metsätalouden kannalta niin niin luonnonsuojelupuolelta kuin myös talouspuolelta on kaikkien etu että mennään pykälien mukaan ja ei tehdä mitään päällekkäistä että toinen puoli tekee tekee hallaa luonnonsuojelulle ja toinen puoli taas

kolme debattipuheenvuoroa kurvinen ala nissilä ja myllykoski sen jälkeen ministeri vastaa kolme minuuttia ja sitten siirrytään puhujalistaan

myllykoski teillä oli erinomainen huomio yhteismetsistä minunkin alueellani on kaupunki lähtenyt veturiksi siihen ja erittäin hyviä tuottavuuden nostoja ollaan yhteismetsäasiassa saatu aikaan mutta oikeastaan nostaisin sellaisen asian kun olen siviiliammatiltani lakimies ja hallitus nyt kaavailee sitä että lyhennettäisiin niiden kuolinpesien

puhemies edustaja myllykoski puhui yhteismetsistä mielestäni se onkin moderni tapa harjoittaa metsätaloutta nykyaikana jolloin ihmiset ovat kiinnostuneet metsätaloudesta silloin kun ahon hallituksen aikana oli pääoma ja yritysverouudistus niin oli unohdettu vallan tämä koko

silloinhan siihen lisättiin yhteisosuuksia koskeva pykälä minusta tämä yhteismetsän verotus tuli hyvään kuntoon silloin että se ei sinällään tarvitse kyllä kyllä muuttamista

hevostalouden osalta viime hallituskaudella sataneljäkymmentäyksi poistui jolloin meiltä meni etelä suomen alueelta mahdollisuus varsapalkkioihin eli ei ollut enää mahdollista tukea samalla kertaa aktiiviviljelijöiden määrittelyn mukaan pinta alatuet nousivat sinne viiteen hehtaariin jolloin suomesta kolmesataakahdeksankymmentäviisi hevoselinkeinoa harjoittavaa tilaa jäi vaille pinta alatukia nyt ollaan nähty että rodullinen potentiaali on uhattuna varsojen pienien määrien suhteen eli meillä on ihan oikea koska eu katsoo että se on alkuperäisrotu minä toivoisin että ministeri laittaisi jonkun selvittämään sitä onko meillä mahdollisuus kansallisesti jotenkin tukea sitä että tämä meille kallisarvoinen ja monimuotoinen rotu voi säilyä voimakkaana ja jalostuskelpoisena

sitten on ministeri tiilikainen ja kolme minuuttia olkaa hyvä
kiitos puhemies ja kiitän edustajia tästä erittäin monipuolisesta ja rakentavasta keskustelusta mikä täällä kaiken kaikkiaan on käyty teillä on paljon enemmän kysymyksiä kuin mihin pystyn vastaamaankaan tai edes osaisin vastata mutta vielä joitain vastauksia edustaja aalto kysyi tästä metsähallituksen toiminnasta tietääkö toinen käsi mitä toinen tekee jos yksinkertaistan kysymyksen varmasti jokaisessa organisaatiossa on aina mahdollista parantaa sitä toimintaa ja on tärkeätä koska ne odotukset mitä metsähallituksen suuntaan suomessa on ovat kovat sieltä odotetaan tehokasta metsätaloutta joka tuottaa valtion budjettiin paljon rahaa hyviä tarkoituksia varten sieltä odotetaan hyvin merkittävää panosta luonnonsuojelussa ja erittäin paljon virkistyspalveluita ja muita julkisia palveluita

että siellä varmasti uskon pyritään näihin palveluihin vastaamaan mutta valitettavasti tämmöisiä ristiriitaisuuksiakin ehkä joskus sattuu otan nämä edustaja myllykosken suomenhevosta koskevat terveiset vastaan vielä en ihan osaa niihin vastata mutta hyvä kun otitte asian esille sen sijaan tämä

on todella näin että se on aivan niin kuin ala nissilä totesi verotuksellisesti ihan hyvä metsänomistusmuoto ja peräti kannatettava ja juuri kun näitä edustaja kurvisen peräämiä toimia kuolinpesien elinkaaren lyhentämiseksi tehdään niissä tarvitaan varmasti monipuolisesti juristien apua niin tämä yhteismetsä voi olla yksi hyvä tapa jolloin ne kaikki jotka ovat siinä kuolinpesässä osakkaina säilyttävät ikään kuin mahdollisuuden olla metsänomistajia ilman että lähteä näihin tilojen jakamisiin eli kyllä tässä yhteismetsäasiaa on tarkoitus kuitenkin edistää ja eteenpäin viedä muutenkin tässä metsänomistuksessa on tärkeätä että puuta saadaan markkinoille näitten kasvavien tarpeitten mukaisesti ja silloin metsätilojen sukupolvenvaihdosasia on yksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta meillä pitäisi olla järjestelmä toiminnassa ja myös

yrittäjämäistä metsätaloutta ja sen harjoittamista parantavia päätöksiä valmistellaan niin ikään ensi vuoden aikana mutta niistä sitten myöhemmin lisää kaiken kaikkiaan maatalous ja metsätalous ovat haastavassa tilanteessa mutta täällä on myös paljon odotuksia ja mahdollisuuksia ja minun täytyy yrittää omalta osaltani tehdä teidän tuellanne kaikkeni jotta tämä toimiala pystyy näistä vaikeista ajoista huolimatta näkemään sitä valoisampaa tulevaisuutta mihin varmasti meillä kaikilla tässä salissa olevilla on vilpitön halu kiitoksia
no niin kiitoksia ministerille ja sitten me siirrymme puhelistaan

edustaja myllykoski teidän vuoronne ja tässä kaikille ilmoitettakoon että asian käsittely keskeytetään edustaja myllykosken puheen jälkeen ja jatkamme sitten tiistaina

arvoisa rouva puhemies äskeisessä keskustelussa paljon niitä eväitä joita minä olen omaan puheeseeni puheeseeni rakentanut joten jätän ne nyt tällä kertaa ehkä hieman vähemmälle mutta kun budjetista puhutaan niin kun sektoriministeri on täällä paikalla niin puhun siitä koulutusleikkauksesta joka kohdistuu korkeakouluille olen äärimmäisen huolissani siitä että perustutkimuksesta leikataan nimenomaan kun meillä on suuri harppaus ja halu kasvattaa biotaloutta

lähteä jo toteuttamaan mutta edelleen me tarvitsemme sitä perustutkimusta joka luo edellytyksiä sille että hallitus voi toteuttaa tätä omaa kunnianhimoista tavoitettaan joka on erittäin kannatettava meillä on metsissä tulevaisuus eikä vain pelkästään metsissä mutta tässä kohtaa kun budjetista keskustellaan niin on pakko nostaa taas tämä poikkihallinnollisuus erittäin suureen keskiöön nimenomaan kun maa ja metsätalousministeriön osalle on todella iso rahapotti laitettu niin yhteensovitetaan poikkihallinnollisesti sitten myös temin kanssa näitä yhteisiä hankkeita ja niin että että ministeriöt eivät vain rupeaisi mustasukkaisesti vartioimaan toistensa rahankäyttöä vaan mennään ja hiihdetään yhteen maaliin on erittäin tärkeätä minä toivon että että vaikka onkin kysymys biotaloudesta niin sinne voidaan ottaa niin kuin hallitusohjelmassa onkin tämä kiertotalous ja siihen liittyviä voimanponnistuksia eu tasolla on erittäin tärkeää viedä niin että meillä jätteitten käsittelystä voidaan tuottaa muutakin kuin vain multaa

arvoisa puhemies jos ihan pieni pieni

no jätän sen tuhman sanan sanomatta siihen että tämä hallitus ei pelkästään puhu sitä vaan myös polttaa ja se on todella hyvä että nyt ollaan otettu järki käteen siinä että tämä on se miten hevostaloudellekin ja sinne elinkeinolle voidaan tuottaa uutta ja rohkaisen ministeriä ympäristöministeriön osalta voittamaan sen ongelman koska sen ovat voittaneet ruotsalaisetkin mutta haluan tässä erityisesti nostaa esille olisin toivonut että tässä budjetissa olisi kaiken kaikkiaan ollut vähän enemmän vielä potentiaalia siihen että me voimme uudistaa rohkeammin meidän omia järjestelmiä tuottamaan yrityksille ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi joitakin polkuja mikä tarkoittaa minkä olen täällä jo aiemmin sanonutkin kustannustehokkaita jopa budjetille positiivisia asioita niitä olisin toivonut olevan esillä eli jos me palkkaamme ensimmäisen vieraan työntekijän yritykseen niin me annamme yritykselle tavallaan tuplapoisto oikeuden palkan ja sivukulujen osalta ensimmäiseltä vuodelta jos nyt otettaisiin arvioksi että kymmenentuhatta ihmistä työllistyisi ja täysimääräinen poisto oikeus olisi tuloksen kautta mahdollista se tarkoittaisi että valtio menettäisi kuusikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa vuodessa yhteisöverotuloja toisaalta jos käytetään kahdentuhannenkolmensadan euron kuukausipalkkaa ansio osana niin se tuottaa vaikka työstä maksettava vero on vain seitsemäntoista prosenttia niin kokonaisveroaste on prosenttia seitsemänkymmentäkaksi miljoonaa verotuloja ja jos niin onnellisesti kävisi että nämä kaikki olisivat työttömiä niin valtio säästäisi kuusikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa vuodessa työttömyyskustannuksista näitä elementtejä opposition edustaja myllykoski tulee tarjoilemaan tässä matkan varrella nyt voi käydä jo allekirjoittamassa tämän toimenpidealoitteen en tee niistä lakialoitteita vaan toivon että hallitus ottaa niistä koppeja näitä samanlaisia asioita on paljon joita tarvitsisi tehdä minä tässä nyt kun

on paikalla toivotan lopuksi kyllä voimia ja uusien ideoitten osalta avoimuutta kiitoksia